Arvoisa puhemies, komission esitys keskittyy nykyjärjestelmän voimassaoloajan jatkamiseen vuoden 2015 loppuun saakka sekä pyrkimykseen rajoittaa verokantojen vaihteluväliä kymmeneen prosenttiyksikköön. Tämä on erittäin tärkeää, sillä muutoin kilpailu saattaisi vääristyä tietyillä toimialoilla jäsenvaltioiden välillä. Keskeistä tässä parlamentin mietinnössä on se, että komission tulee hyvissä ajoin aloittaa laaja konsultaatio uuden arvonlisäverojärjestelmän luomiseksi.

Meidän on nimittäin tulevaisuudessa pystyttävä keventämään arvonlisäverotukseen liittyvää hallinnollista taakkaa ja tehtävä raportointi erityisesti pk yrityksille mahdollisimman helpoksi, kuitenkin niin, että samalla voidaan tehokkaasti torjua arvonlisäveropetoksia. Julkiset taloudet ovat tällä hetkellä kuralla monissa Euroopan maissa, ja yhtenä ratkaisuna on nähty se, että arvonlisäverokantoja lähdetään nostamaan.